Kroatia on monella tavalla menestystarina, ja on hienoa, että olette valmiina toimimaan sillanrakentajana koko Balkanin alueelle, kun naapurimaanne pyrkivät kohti Euroopan unionin jäsenyyttä.

Tiedämme, että meillä on tällä hetkellä valitettavasti jäsenmaita, jotka eivät noudata meidän yhteisiä arvojamme koskien ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, vapautta, kansanvaltaa, tasa arvoa ja oikeusvaltiota, jotka on linjattu niiksi asioiksi, joiden edistäminen on EUn päätavoitteita. Toinen kysymys liittyy siihen, että kun olemme tehneet jonkun päätöksen, jäsenmaiden on sitä noudatettava. Tiedämme, että tässä on ongelmia. Ennen kuin nämä asiat korjataan, EU ei voi palauttaa uskottavuuttaan.